Tämä antaisi budjettivallan käyttäjälle, parlamentille, ja kansalaisille enemmän osviittaa ja tietoa siitä, mihin nämä rahat käytetään. Silloin olisi myös helpompi vaatia tiettyyn kohtaan rahaa.

Se on suuri kasvu. Toisaalta ymmärrän sen, sillä se on uusi toimintamuoto, mutta siinäkin täytyy katsoa, mistä voidaan säästää.